Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Marielle Galloa hänen mietinnöstään. On erittäin tärkeää, että nyt luodaan Euroopan laajuisesti yhteisiä pelisääntöjä tekijänoikeuksille, immateriaalioikeuksille, koska on aivan totta, että kun katsotaan Eurooppaa tässä tilanteessa,

Emme me lainsäätäjinä voi olla millään muotoa sen puolesta, että piratismi tai varastaminen, tapahtuupa se sitten verkossa tai missä tahansa, olisi oikeutettua.